Valko Venäjällä voi joutua vankilaan asettumalla ehdolle vaaleissa tai kertomalla mielipiteensä julki. Viime presidentinvaalit eivät olleet demokraattiset. Eivätkä Valko Venäjän lait mahdollista kokoontumisvapautta saati sananvapautta. Opposition ja riippumattomien ihmisoikeusryhmien häirintä on muodostunut maassa jo krooniseksi ongelmaksi. Toimivaan demokratiaan kuuluu, että oppositio ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat aktiivisesti poliittiseen keskusteluun. Ihmisoikeudet ovat universaaleja, erottamattomia ja toisistaan riippuvia oikeuksia.

Valko Venäjää tulee tukea kaikin tavoin toimivan demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämisessä Euroopan unionin itäisen kumppanuuden puitteissa.